Arvoisa puhemies, Suomen pääministeri, Suomi puheenjohtajamaana on ohjelmassaan kokonaan unohtanut Euroopan ulkorajojen valvonnan välttämättömyyden.

Eikä tähän välttämättä mene kuin muutama vuosikymmen.